Se olisi kaikkein pahinta, mitä Ukrainan suvereenisuudelle voisi tapahtua. On kuitenkin tietenkin niin, että tämä makrotaloudellinen apu ei ehkä ole aivan ideaalinen Ukrainan tilanteeseen. Se on välttämätön, mutta haluaisimme nähdä, että jatkossa Ukraina saa enemmän myös ihan suoria avustuksia, jotka sitten osoitetaan näihin reformeihin, jotka koskevat ennen kaikkea instituutioiden rakentamista ja korruption kitkemistä, mutta tämä ehdotus on kuitenkin tärkeä, jotta voidaan estää Ukrainan ajautuminen selvitystilaan.